Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni suurimpana talousalueena on vahvasti mukana auttamassa Haitin katastrofialuetta maanjäristyksen jälkeen.

Näin voidaan varmistua siitä, että apu menee perille sitä tarvitseville.